Arvoisa puhemies, Iranissa tapahtuu toistuvasti perus ja ihmisoikeusrikkomuksia. Uhreina ovat ihmisoikeuksien puolustajat sekä aivan tavalliset kansalaiset, jotka henkilökohtaisissa blogeissaan ja yhteisöpalvelimissa nostavat esille kokemiaan vääryyksiä. Valtionjohtoista yksityiselämän häirintää harjoittaa myös Iranin tietoverkkopoliisi Fata. Toimittajien työtä kontrolloidaan, taiteilijoiden työn vapautta rajoitetaan. Parlamentin tulee välittää Iranin valtiolle voimakas viesti siitä, ettei kansalaisten häirintä ja ahdistelu ole hyväksyttävää.

Keskusteleva ja avoin yhteiskunta on lopulta myös valtion ja vallassa olevien etu. Irania tulee rohkaista keskustelemaan aroistakin asioista.